Arvoisa puhemies, Irakin turkmeenit ovat kolmanneksi isoin etninen vähemmistö ja elävät pääasiassa Irakin pohjoisosassa. Kansa on kärsinyt useista joukkosurmista, joista tunnetuin lienee Kirkukin joukkosurma vuodelta 1959. Historian aikana monet eri tahot ovat käyttäneet turkmeeneja omiin pyrkimyksiinsä, vallitseva Baath puolue aikoinaan yhtä hyvin kuin kurdit. Turkmeenit on pyritty sulauttamaan ja heidän kulttuurinsa hävittämään. Tähän mennessä tämä Irakin niin sanottu demokratisoitumisprosessi on tarkoittanut ongelmia vähemmistöille, jotka ovat joutuneet erityisesti kärsimään epävakaasta tilanteesta Irakissa Saddamin hallinnon kaaduttua.